Arvoisa puhemies, vähimmäistoimeentuloa käsittelevä mietintö heijastelee hyvin sitä monipuolista keskustelua, jota kävimme työllisyys ja sosiaaliasioiden valiokunnassa köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnasta. Köyhyyden torjunnan teemavuodesta huolimatta talouskriisin seurauksena työttömyys ja sosiaaliset vastoinkäymiset lisääntyvät edelleen monissa jäsenmaissa. Eurooppalaisessa köyhyydessä nousevat erityisesti esille lapsiköyhyys, kasvava nuorisotyöttömyys, naisten heikompi asema työmarkkinoilla, maahanmuuttajien syrjäytyminen, etnisten vähemmistöjen, kuten romanien asema, ja eläkeikää lähestyvien työttömien tukala asema. Köyhyyden vähentäminen on yksi Eurooppa 2020 strategian avaintavoitteista, joita on haluttu konkretisoida määrällisillä ja jäsenvaltioita sitovilla tavoitteilla. Syytä onkin, sillä kuluneen vuosikymmenen tulokset köyhyyden vähentämisessä ovat jääneet kutakuinkin olemattomiksi. Valiokunnan enemmistö päätyi tässä mietinnössä esittämään jäsenmaille vähimmäistulon asettamista 60 prosenttiin kunkin maan mediaanitulosta ja osa valiokunnan jäsenistä vaati jopa vähimmäistoimeentuloa koskevaa puitelakia. En kannata lainsäädäntöön sääntelyä, koska vähimmäistulon määrittäminen jättää huomioimatta jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien erilaisen rakenteen. Osassa jäsenvaltioista erilaiset porrastetut tulosidonnaiset sosiaalipalvelut sekä verovaroin kustannetut universaalit palvelut ovat myös osa sosiaaliturvajärjestelmää.